pyydän edustajia kokoontumaan tuomiokirkkoon menoa varten kansalliskirjaston edustalle tiistaina itsenäisyyspäivänä kello yksitoista neljäkymmentä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kymmenen pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

parlamentin alahuoneen puhemies nurlan nigmatulin vieraili joitakin kuukausia sitten täällä suomessa ja itsellänikin oli kunnia kuulla hänen ajatuksiaan suomen ja kazakstanin ja myös eun välisistä suhteista tämä on siinä mielessä merkittävää että suomelle kazakstan on suurimpia kauppakumppaneita keski aasian maiden joukossa ja kazakstanille eu on suurin kauppakumppani kolmasosa kazakstanin viennistä menee euhun suomihan viettää ensi vuonna sata vuotisitsenäisyysjuhlallisuuksiaan ja kazakstan viettää tänä vuonna kaksikymmentäviisi vuotisitsenäisyysjuhlallisuuksiaan suomi myös osallistuu ensi kesänä expo kaksituhattaseitsemäntoista tilaisuuteen astanassa kazakstanissa ja on sillä tavalla vahvasti mukana kaupankäynnissä tällä merkittävällä alueella lisäksi arvoisa puhemies kazakstaniin liittyy hyvin vahvasti maan naapuruus kiinan kanssa kazakstan on merkittävä valtio sillä reitillä mille tulee niin sanottu uusi silkkitie eli reitti kiinasta tuotteiden kuljettamiseksi maateitse keski eurooppaan ja aina myös tänne pohjois eurooppaan asti kun tähän yhdistetään meidän eu jäsenyytemme ja baltian linkki suomeen sekä meriteitse että että maateitse via baltican kautta niin tämä yhteys kazakstanin kanssa ja kaikkien näiden jotka ovat tämän silkkitien varrella on myös meille hyvin merkittävä pidän hyvin tärkeänä että tämä asia etenee suunnitellusti

kazakstan on euroopallekin tärkeä kumppani käynnistimme eduskunnassa uuden ystävyysryhmän keski aasian ystävyysryhmän juuri näistä syistä nykyisen ministeri mykkäsen aloitteesta edustaja elo nosti jo monta olennaista asiaa esille mutta haluan vielä nostaa esille sen että pitkäaikainen tavoitteemme lentoyhteydestä helsingistä astanaan kazakstanin pääkaupunkiin on toteutumassa ja se samalla täydentää sitä laajaa lentoverkostoa jota finn air nytkin jo ylläpitää samalla haluan sanoa että kesäkuussa tuleva astanan maailmannäyttely on iso haaste meille suomelle mutta samalla mahdollisuus näyttää osaamistamme niin kazakstanissa keski aasiassa kuin laajemminkin ihan maailmanlaajuisesti

pitkään satsannut aika paljon tähän kazakstan yhteyteen ja on luotu säännöllinen poliittinen kanssakäyminen presidentti niinistö teki tärkeän valtiovierailun muutama vuosi sitten ja sitä on seurannut sekä ministereiden vierailuja että myös eduskunnasta aktiivinen kanssakäyminen on selvää että taloudellisessa mielessä kazakstan tarjoaa meille paljon mahdollisuuksia on kysymys korkeasta teknologiasta erityisesti ympäristöteknologiasta myös kaivosteollisuudesta ja toisinpäin sitten kazakstan on myös kiinnostunut paitsi meidän tärkeistä vientituotteista myös meidän yhteiskuntamme keskeisistä rakennuspuista kun sanotaan että talous on tärkeätä ja siinä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia me voimme olla tyytyväisiä että ensi kesäkuussa avattava finnairin uusi lentoyhteys tulee ilman muuta tiivistämään kanssakäymistä ja kazakstan muodostaa meille keski

tämä maailmannäyttely on sekin tärkeä asia olen iloinen siitä nykyinen hallitus on tehnyt päätöksen koota myös suomen osasto tähän astanan maailmannäyttelyyn varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina on merkitystä sillä että olemme maailmalla läsnä kun talouspuolella asioissa on paljon mahdollisuuksia yhtä tärkeätä on sanoa että kanssakäymisessä meidän on tuotava esille myös kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen liittyvät näkökohdat ja ihmisoikeusnäkökohdat vuoropuhelun täytyy olla laaja alaista ja myös eduskunnan on syytä tässä tuntea oma vastuunsa koko tämän kanssakäymisen ketjun edistämisessä

arvoisa rouva puhemies pidän tärkeänä sitä että tätä kazakstanin yhteistyötä kehitetään ja kumppanuutta tehostetaan vuonna kaksituhattakaksitoista minulla oli mahdollisuus osallistua puolustusvaliokunnan delegaatioon kun teimme valiokuntavierailun juurikin kazakstaniin ja sen naapurimaahan kirgisiaan tästä kazakstanista jäi kyllä hyvä ja kehittyvä kuva siellä keski aasiassa tuolloin käynnisteltiin näitä yhteistyön tiivistämisen suhteita silloin oli oli puhemiesvierailua samoihin aikoihin tämän jälkeen myös presidentti vieraili vieraili maassa ja niin edelleen kun me haluamme tehostaa meidän vientiämme haluamme saada omaa talouttamme kasvuun me tarvitsemme näitä kumppanuuksia eri eri puolille maailmaa ja nämä keski aasian kehittyvät maat ovat yksi keskeinen osa siinä terveysalan osaaminen on yksi semmoinen mitä me voisimme tuonne viedä enemmänkin kuten myös rakennusosaaminen kun maa investoi paljon ja maa rakentaa sisäisesti suomalaista osaamista ja insinööritaitoa siellä tarvitaan tämä maailmannäyttely joka maahan tulee suomi myös osallistuu on yksi hyvä esimerkki tuoda meidän yrityksiämme vahvalla tavalla esiin toivon että moni liikemiesvaltuuskunta löytää reittinsä kazakstaniin ja pääsee näin ollen omaa yritystoimintaansa esittelemään parantamaan omaa vientiään ja sitä kautta suomen kansantaloutta niin ikään
arvoisa rouva puhemies suomessa tunnetaan kazakstan yllättävän huonosti se on maantieteellisesti isompi alue kuin eurooppa kokonaisuudessaan se on jäänyt paitsioon mutta suomalaisittain siellä olisi erittäin paljon mahdollisuuksia tämä yleisen tunnettuuden heikko taso johtaa siihen että se ei tule harkintajoukkoon riittävän usein mutta se on suomalaiselle yritystoiminnalle erinomainen

arvoisa rouva puhemies tärkeää kazakstanin osalta ulkopoliittisesti ja turvallisuuspoliittisesti on huomata myös se että kazakstan on tuleva ykn turvallisuusneuvoston jäsen ja sitä kautta myös totta kai suomelle ulkopoliittisesti tärkeä kumppani tähän sopimukseen liittyen mikä nyt on käsittelyssä on tärkeää myös huomata että nämä kauppa asiat on neuvoteltu myös sitä silmällä pitäen että kazakstan on liittymässä myös wton jäseneksi jos vielä tarkemmin ajattelee tätä taloudellista merkitystä niin eun viennin arvo kazakstaniin viime vuonna oli noin kuusi pilkku kaksi miljardia euroa ja se koostuu itse asiassa sellaisista asioista jotka suomellekin ovat merkityksellisiä koneista laitteista tavaroista jos ajatellaan koneita ja laitteita erityisesti niin suomi on tietysti tässä hyvin keskeisessä asemassa vastaavasti euhun kazakstanista tuli lähinnä öljyä ja kaasua mutta sitäkin merkittävämpi määrä eli kuudentoista kuudentoista pilkku kahden miljardin euron arvosta eli kaiken kaikkiaan voi sanoa

niin kuin edustaja lehti tässä totesi että tällä maalla kazakstanilla ja tällä sopimuksella on suurempi merkitys kuin mitä välttämättä suomessa ymmärretään ja kun tämä tosiaan liitetään vielä yhteen tämän uusi silkkitie hankkeen kanssa joka on taas sitten kiinan kansantasavallan merkittävimpiä projekteja projekti joka logistiikaltaan tulee sellaiselle alueelle missä asuu neljä pilkku neljä miljardia maapallon ihmistä ja kauppa arvoltaan infraltaan voivat olla jopa biljoonia euroja niin ymmärtää sen minkälaiset mahdollisuudet tämä tarjoaa suomen kaltaiselle pienelle maalle jolle niistä biljoonista jo pienempikin siivu on hyvin merkittävä kysymys taloudellisesti

taitaa olla yksi niistä maista joissa presidentti on saanut vaaleissa yhdeksänkymmenenseitsemän prosentin tuen sehän on sinänsä mukava kun presidentillä on laaja kannatus mutta mutta varmasti tässä demokratiapuolella tämmöisen siirtymätalouden maan osalta on vielä kehitettävää minusta pitää pitää silmät auki myöskin silloin kun suomalaisina toimitaan maailmalla että näihin

arvoisa puhemies edustaja haavisto puhui aivan asiaa ja yksi keski aasian ystävyysryhmän tehtävä on on käydä tätä keskustelua sitä dialogia monella tasolla liittyen myös ihmisoikeuksiin ei pelkästään siis kaupan asioista haluaisin kuitenkin muistuttaa että kyllähän kazakstan on tehnyt hyviä hienojakin linjauksia onnistunut muun muassa linjaamaan sitä että se on tällä hetkellä ydinaseeton sekin on signaali tässä maailmantilanteessa pitää muistaa se että kazakstan on jo nyt osa euraasian unionia johon kuuluu siis kazakstanin lisäksi venäjä ja valko venäjä tämä on iso asia siksi että tässä maailmantilanteessa tässä maailmassa jossa elämme esimerkiksi venäjä pakotteiden osalta eu pakotteiden ja venäjän vastapakotteiden osalta kazakstan toimii valko venäjän ohella isona mahdollisuutena yhteistyölle vaikeassakin tilanteessa esimerkiksi venäjän kanssa kun puhutaan kaupasta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimukseen tehdystä valinnaisesta pöytäkirjasta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kaksikymmentäkolme pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kaksikymmentäneljä pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta lakiehdotuksesta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

arvoisa rouva puhemies rakentaminen kannattelee meidän maamme hienoista talouskasvua meillä on rakentamisen saralla tapahtunut paljon ja on hyvä että nyt näitä sääntelyn keventämisiä kohdennetaan nimenomaan tänne täällä on paljon sellaista sääntelyä jonka jonka eteen voi tehdä tehdä työtä tässä kyse on lähes nollarakentamisesta itse olen huolissani että tämä lainsäädäntö joka nyt on kyseessä

sen takia haluan että tätä seurataan tarkasti mutta samaan aikaan hallitus on tehnyt samaan maankäyttö ja rakennuslakiin muitakin uudistustoimenpiteitä maankäyttö ja rakennuslakia uudistetaan muun muassa niin että haluamme lisätä kauppojen kilpailua kaupan suuryksiköitä ja niin että kauppoja voi tulla myös kaupunkikeskustoihin lisää myös kylärakentamista helpotetaan rantarakentamista helpotetaan ja myös vapaa ajanasuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi helpotetaan merkittävällä tavalla

tässä maankäyttö ja rakennuslain uudistamisessa on myös ely keskusten roolin muuttaminen meillä on aika ajoin jos vähän kärjistäen sanoo tilanne että toinen virkamies on valittanut toisen virkamiehen tekemästä päätöksestä ja meillä on ollut paljon hankkeita jotka ovat olleet näiden valitusten takia sitten jumissa sen takia pidän myönteisenä sitä että hallitus on tuonut esityksen jossa ely keskusten rooli muutetaan pääasiassa konsultoivaksi eli mieluumminkin niin että toinen virkamies neuvoo ja opastaa toista virkamiestä kuin niin että niistä tehdään

viime vaalikaudella tehnyt ilmastolain joka on puitelaki ja olemme liittyneet pariisin ilmastosopimukseen eli sitä kautta tulee näitä reunaehtoja joita myöten meidän pitää muun muassa energiatehokkuutta parantaa se mitä edustaja heinonen toi esiin on tämä home kosteusvaurio ongelma ja valiokunnassa tästä asiasta kuulimme paljon suoraa yhteyttä ei ainakaan meille pystytty osoittamaan että lämmöneristyksen lisääminen automaattisesti tarkoittaisi lisää ongelmia tämä lakiesitys on tehty niin että mitään ylimääräistä kuorrutusta suomessa ei ole lisätty siihen mitä direktiivi edellyttää
arvoisa puhemies tietysti se kun lämmityskulut halutaan painaa nollaan tarkoittaa näissä ilmasto olosuhteissa sitä että seinän paksuus kasvaa ja silloin kasvaa aina riski siitä että kosteustippa pääsee sinne paksuun seinärakenteeseen ja että se ei siellä siellä kuivu näiden näiden lähes tiiviiden pintojen välissä ja tästä tietysti on syytä olla huolissaan ymmärrän sen että nollarakentamista eussa voidaan tehdä sinne missä tämäntyyppistä lämpötilan vaihtelua ei ole meillä suurimmillaan lämpötilaero taitaa olla yli viisikymmentä ehkä kuusikymmentäkin astetta kun mennään hellepäivästä

ja kun siihen yritetään tehdä taloa joka toimisi ihanteellisesti kummassakin niin silloin silloin näitä ongelmia saattaa tulla mutta onneksi tämä meidän lainsäädäntömme mahdollistaa myös jatkossa muita keinoja esimerkiksi ilmanvaihdon suhteen kuin pelkästään koneellisia vaihtoehtoja sillä kuitenkin meillä on valitettavasti ollut se tilanne että aika usein rakennusvalvonnassa ja rakennuslupia myönnettäessä ollaan menty niin sanotusti helpoimman kautta ja vaadittu aina näitä raskaita toimenpiteitä toivon että tässä myös tähän opastukseen ja täydennyskoulutukseen käytetään lisää tietoa myös lupien myöntäjien osalta yksi huoli on tietysti se minkä liikenne ja viestintävaliokunta nosti esille että näiden seinien paksuuden kasvaminen saattaa vaikuttaa myös siihen millä tavalla erilaiset signaalit esimerkiksi puhelimien yhteydessä menevät ja ymmärsin että myös valiokunta tähän kiinnitti omassa mietinnössään huomiota

edustaja heinonen totesi ympäristövaliokunnassa kiinnitettiin huomiota ja siihen mietintöön tuli lausuma että eduskunta edellyttää hallitukselta toimia sen suhteen että signaalit kulkevat liikenne ja viestintävaliokunta nimenomaan nosti tämän asian esille omassa lausunnossaan ja se kärki on turvallisuudessa sana turvallisuus on se minkä takia se sieltä nousi esiin hätäpuheluitten pitää kulkea ja jos on ihmisiä joilla on turvarannekkeita niin sen yhteyden pitää kulkea se on itse asiassa kahden ministeriön välinen asia siinä on ympäristöministeriö ja liikenne ja viestintäministeriö ja omalta osuudeltaan ehkä kolmantena vielä sisäministeriökin joten se vaatii kyllä hallituksen koordinointia riskialttiista rakentamisesta seinien paksuudesta ja näistä valiokunta tuli siihen johtopäätökseen ja ja asiantuntijat meille sanoivat että kun eristystä lisätään niin on suurempi todennäköisyys sille että

laitteet ovat vikaherkempiä se edellyttää sitä että niitä laitteita jotka siellä ovat pitää osata käyttää ja se puolestaan edellyttää asukkailta omatoimisuutta valvontaa seurantaa päiväkirjan pitoa ja sitten isommissa asunto osakeyhtiöissä ammattitaitoisia huoltajia asuntojen vaihtotilanteissa olisi aina vaadittava selkeät ohjeet ja päiväkirjat siitä mitä talossa on tehty miten sitä on huollettu ihan jokainen meistä itse itse voi kysyä kuinka usein on esimerkiksi ilmanvaihtokoneeseen vaihtanut suodattimet ne ovat hyvin pieniä asioita joihin jokainen voi vaikuttaa

arvoisa puhemies tämä nollaenergialakihan tähtää nimenomaan pariisin pariisin ilmastosopimuksen energiatehokkuuden osalta taas jälleen meidän ilmastonmuutoksen torjumispyrkimyksiin tässä on tullut esiin keskustelussa nämä signaaliongelmat sisätiloissa tämä todellakin on tärkeää että asia huomioidaan turvallisuuden kannalta ja kuten sanottua yhteistyö teleoperaattoreiden ja myös rakentajien kanssa on tärkeää tässä täytyy tehdä yli toimialarajojen työtä jotta nämä signaalit saadaan kulkemaan

homerakentamiseen tai hometaloihin tulee niin nyt on tällä hetkellä myös valmisteilla ohjeistusta rakentamisen laatuun nähden eli sen voimaan tullessa tapahtuisi niin että esimerkiksi kaikki rakennukset täytyisi suojata niiden rakentamisen aikana tämä ongelma joka rakentamisvaiheessa talojen kastuessa on ollut poistuisi tämä on ehdottoman hyvää sääntelyä ja ja hyvää pyrkimystä miten ympäristöministeriössä tämän asian suhteen on kauas katsottu

arvoisa rouva puhemies tietysti on pyrittävä muistamaan se että on muitakin mahdollisuuksia kuin seinien paksuuden lisääminen kyllä pitäisi olla maalaisjärjelle selvää että jos kiinteistö joka rakennetaan pystyy itse hyödyntämään uusiutuvaa energiaa esimerkiksi maalämpöä ja aurinkoenergiaa eli se käyttää tätä maalämpöjärjestelmää ja sitä kautta voidaan

auringon tuottamaa energiaa tämmöinen rakennus on yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttisesti oman oman energiansa varassa niin se pitäisi pystyä yhteensovittamaan tässä nollarakentamisajattelussa se olisi tärkeätä että ei pelkästään seinien paksuus ole se ainoa tekijä

arvoisa puhemies vielä tähän rakentamiseen liittyen sellainen näkökulma mitä edustaja heinonen sivusi sivusi että kaikki eivät halua välttämättä koneellista ilmanvaihtoa ja tämä laki ei sulje pois sitä että eikö voisi edelleenkin rakentaa rakennuksia joissa on painovoimainen ilmanvaihto se on siis mahdollista toinen mikä ei ole vielä tullut esiin on puurakentaminen meille vakuutettiin että puurakentaminen on edelleen mahdollista ja nimenomaan tämän pitäisi vielä itse asiassa helpottaa massiivipuurakentamista johon sitten tietysti liittyvät nämä näkökulmat mitä edustaja myllykoskikin toi esiin että kuinka terveellinen se on hengittävä ja ja näin poispäin tämä sääntely ei siinä suhteessa ole niin pakottavaa ja ohjaavaa kuin äkkiseltään voisi ajatella

arvoisa puhemies juuri näin kuten edustaja kiuru sanoi eli tässä esityksessä on otettu hyvin huomioon puurakentaminen ja nimenomaan massiivipuurakentaminen joka on suomalaiselle rakennusperinteelle tärkeä tärkeä osa

tässä esityksessähän seinärakenteita koskevia vertailuarvoja ei ole tarkoitus muuttaa eli eli tämä tämä jatkaa edellistä käytäntöä sitten sitten tässä täytyy vielä sanoa että energiamääräyksiä valmistellaan rinta rinnan kosteusturvallisuutta sisäilmaa sekä ilmanvaihtoa koskevien vaatimusten kanssa ja ja tämä todella sitten mahdollistaa näitten eri teknisten kysymysten samanaikaisen yhteensovittamisen tässä todella pyritään ottamaan huomioon nämä huolet jotka ovat todella aiheellisia näistä meidän valitettavan isoista hometalomassoista suomessa